Kuten tiedämme, joidenkin jäsenvaltioiden vastustus on lykännyt toistaiseksi Bulgarian ja Romanian Schengen jäsenyyttä. Vaikka molemmat maat täyttävät Schengen jäsenyydelle yhteisesti asetetut tekniset kriteerit, halutaan Schengen jäsenyyden ehdot tulkita Romanian ja Bulgarian kohdalla jotenkin kokonaisvaltaisemmin. On yleisesti tiedossa, että niin Bulgarialla kuin Romanialla on ongelmia korruption, järjestäytyneen rikollisuuden sekä tuomioistuinjärjestelmän kanssa.

Toivonkin, että Schengen jäsenyyden lykkääntyminen voitaisiin tulkita positiivisesti myös kannustukseksi Romanialle ja Bulgarialle viedä kaikki uudistuksensa loppuun.